Arvoisa puhemies, Djiboutin tilanne on tietenkin erittäin haastava. Kun me mietimme täällä Euroopan parlamentissa, miten voimme tuonne Afrikan sarveen täältä vaikuttaa, toisenlaiseen kulttuuriympäristöön. Meidän on muistettava, että Euroopan unionin perustehtävä on viedä maailmalle demokratiaa, ihmisoikeuksia ja mielipiteenvapautta.

Näitä arvoja meidän pitää viedä myöskin noihin maihin. On toki selvää, että kun katsotaan Djiboutin tilannetta, niin demokratiakehityksen kannalta nuo vaalit, mitkä olivat viime helmikuussa, sen jälkeen on ollut paljon pidätyksiä.

Naisten oikeudet ovat siellä erittäin heikot. Ja niin kuin on käynyt ilmi, myöskin tiedot, jotka ovat vakavia, kertovat naisten joukkoraiskauksista ja näin edespäin. Ilman muuta näihin pitää nopeasti pyrkiä puuttumaan. Tämä on haastava konsepti johtuen siitä, että noissa maissa, joissa on pääosin islamilainen ajattelumalli ja uskonto, oikeudet, naisten oikeudet ja demokratia ja ihmisoikeudet nähdään erilaisessa valossa. Sen vuoksi katson niin, että kun Euroopan unioni tekee työtä tuolla alueella ja kun me menemme tuolle alueelle tehostamaan toimiamme, meidän pitää lähteä sieltä ruohonjuuritason todellisuudesta. Koulutuksen kautta me voimme ehkä pikku hiljaa saada muutosta aikaan, mutta niin kuin on todettu, nyt täytyy luoda kovaa painetta, poliittista painostusta, jotta saadaan tilanne Djiboutissa hallintaan, ja jotta ihmisoikeustilanne saadaan siellä hallintaan, jotta naisten oikeuksia ei siellä enää poljeta. Sen jälkeen tällainen pitkäaikainen määrätietoinen demokratiatyö, sitä tarvitaan, mutta se ei lähde siitä, että me lähetämme sinne blankona rahaa tai me kirjoitamme täällä päätöslauselmia, vaan meidän täytyy rakentaa sinne sellaisia kansalaisyhteiskuntaohjelmia, jotka nimenomaan koulutuksen kautta voivat pikkuhiljaa juurruttaa ihmisiin uudenlaista ajattelua, että he ymmärtävät sen, mitä demokratia tarkoittaa? Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat? Eikä niin, kuin tällä hetkellä tahtoo olla noiden maiden kanssa kun käydään keskusteluita, he sanovat, se on vain länsimainen konsepti, jota he eivät halua hyväksyä.